Arvoisa puhemies, alustatalous kasvaa nyt todella nopeasti maailmassa, mutta meidän eurooppalaisten haasteena on se, että Euroopan osuus verkkoalustojen markkina arvosta on todella pieni. Nyt on tärkeintä luoda Euroopasta alue, joka kannustaa yrityksiä innovoimaan ja investoimaan Eurooppaan ja kasvattamaan ja kehittämään liiketoimintaansa täällä.

Tiedämme, että alustatalous on hyödyttänyt erittäin paljon niin kuluttajia kuin yrityksiäkin. Se on tuonut aivan uuden markkinapaikan tavaroille, palveluille ja digitaalisille sisällöille. Alustojen rooli tänä päivänä on hyvin keskeinen myös uutisten, mainonnan ja kulttuurisen sisällön jakelussa sekä ilman muuta ihmisten välisessä sosiaalisessa kanssakäymisessä.

Ne ovat tuoneet paljon uusia liiketoimintamalleja myös meidän ulottuvillemme.

Tärkeintä tässä on pystyä nyt luomaan tasapuolisemmat toimintaedellytykset koko Eurooppaan, lisää reilua kilpailua ja läpinäkyvyyttä ja sellainen innovaatioystävällinen toimintaympäristö, joka kannustaa ideointiin. Totta kai meidän päättäjien on huolehdittava siitä, että meillä on hyvä digitaalinen infrastruktuuri, joka ottaa nyt huomioon tulevaisuuden vaatimukset ja sen, kuinka paljon verkkopalveluiden kysyntä jatkuvasti kasvaa. Isona haasteena on poistaa sisämarkkinoilta sellaiset esteet sekä teknisissä että taloudellisessa mielessä, jotka vielä rajoittavat koko Euroopan laajuista toimintaa.

Ajankohtaisia haasteita ja vaikeita kysymyksiä, joista mietinnön valmistelun yhteydessä keskustelimme hyvin paljon eri edustajien ja eri ryhmien kanssa, liittyy nimenomaan siihen, tarvitaanko alustoille erillistä säätelyä vai riittääkö sektorikohtainen lainsäädäntö ja onko se parempi vaihtoehto, ja toisaalta siihen, soveltuuko sähköisen kaupankäynnin direktiivi ja kilpailulainsäädäntö riittävän hyvin myös nykyiseen digitaaliseen maailmaan ja mikä on välittäjien vastuu sisällöstä ja palveluista, joita näillä alustoilla jaetaan.

On parempi lähestyä verkkoalustoja nimenomaan sektorikohtaisesti ja lähteä samalla tavalla täällä online maailmassa kuten offline maailmassakin nimenomaan sektoreittain tarkastelemaan lainsäädäntöä ja toimintaedellytyksiä. Parhaillaan hyvin monen lainsäädännön osalta tehdään tarkastelua, miten hyvin laki sopii nykyiseen digimaailmaan. Tähän on kannustettava nyt kaikkia jäsenmaita ja myös komissiota.

Tässä meillä on tehostamista koko Euroopassa. Välittäjien vastuun osalta meillä on laittoman sisällön osalta sähköistä kaupankäyntiä koskeva direktiivi ja välittäjän rajoitettua vastuuta koskevia järjestelmiä, ja ne toimivat erittäin hyvin silloin, kun kyse on tavarakaupasta. Mutta meillä on myös paljon uusia haastavia ilmiöitä, kuten vihapuhe ja valeuutiset, jotka ovat tuoneet uusia haasteita.

Niiden on saatava myös lisää tietoa vapaaehtoisista keinoista, joilla laittomaan ja epäsopivaan sisältöön voidaan puuttua. On selvää, että alustat eivät voi, eivätkä halua ottaa totuuskomission roolia, mutta on löydettävä oikea tasapaino siihen, miten estämme laittomuudet ja kuitenkin turvaamme samaan aikaan ilmaisunvapauden. Tässä on tärkeää, että alustat toimivat tiiviissä yhteistyössä lainsäätäjien kanssa, jotta löydämme hyvän tasapainon. Uskon, että kuluttajien luottamus on kukoistavan alustataloudenkin kannalta aivan sen peruspilari. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia kollegoja ja kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä tässä hyvin haastavassa kahden valiokunnan yhteistyössä ja samoin haluan kiittää komissiota myös hyvästä yhteistyöstä ja niistä esityksistä, joita olette jo valmistelleet tähän mennessä ja joita on nyt valmistelussa.